Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentti näytti tämän CAP sopimuksen käsittelyssä, että jäsenvaltioiden kansalaisilla on viimein kuuluva ääni myös maatalouspolitiikan päätöksissä.

Vaikeissa olosuhteissa ruuan tuottaminen olisi komission esityksen pohjalta kohdannut aivan kohtalokkaita vaikeuksia. Me emme voi lähteä sellaisesta ajattelusta, että maanviljelys ja ruuan tuottaminen tehdään entistä vaikeammaksi.

Jos seuraavalla kierroksella tämän vuosikymmenen lopulla saamme vielä kannustejärjestelmät sellaiseen kuntoon, että yrittäjillä on suurempi motivaatio yrittää myös maataloudessa, on politiikkamme menossa oikeille raiteille.